lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen asioista viisi

puhemies hallituksen keskeinen tavoite veropolitiikassa on tukea kasvua työntekoa ja yrittäjyyden edellytyksiä lähtökohtana ovat ensinnäkin laajat veropohjat ja toisaalta matalammat verokannat työntekoon ja yrittäjyyteen kannustamiseksi olemme jatkaneet erityisesti työn verotuksen ja yrittämisen verotaakan keventämistä verotuksen painopistettä on myös siirretty haittojen verotukseen aivan olennainen valinta veropolitiikan osalta on sekin että hallitus tasapainottaa julkista taloutta menoja vähentämällä ei veroja korottamalla edellisen hallituksen aikana sopeutuksesta puolet tehtiin veronkorotuksilla mikä johti veroasteen kääntymiseen nousuun ja talouden pyörien hidastumiseen se oli silloisen kriisin keskellä käytetty ratkaisu mutta olisi enää paluuta olennaista tässäkin salissa on muistaa se että tehtyjen veronkorotusten maksajiksi joutuvat tavalliset keskiluokkaiset työssä käyvät suomalaiset tämänkin hallituksen toimilla kokonaisveroaste laskee neljäänkymmeneenkahteen prosenttiin neljäkymmentäkaksi prosenttia on paljon kokonaisveroasteena sillä kustannetaan suomalaista hyvinvointia meidän yhteiskuntamme keskeisiä rakenteita tärkeää on että tässä päästään nyt tällä hallituskaudella jo tähän asti tehdyillä päätöksillä kaksi prosenttiyksikköä alaspäin eli saadaan

sitä kautta tukemaan työllisyyttä ja ja kotitalouksien ostovoimaa tänään ensimmäisenä lähetekeskustelussa oleva hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta on todiste siitä että työn linja tavallisen suomalaisen pieni ja keskituloisen palkansaajan puolustaminen on tämän hallituksen linja keskeinen hallituksemme veropolitiikan tavoite on ollut ettei kenenkään työn verotus kiristy

tätä linjaa me jatkamme myös ensi vuonna kun työn verotusta kevennetään ansiotuloveroasteikkoa muuttamalla ja työtulovähennystä korottamalla nettona yhteensä kahdellasadallaseitsemälläkymmenellä miljoonalla eurolla se on myöskin erinomaista työllisyyspolitiikkaa se kannustaa ponnistelemaan ottamaan työtä vastaan ja se alentaa osaltaan työn verokiilaa eli laskee myös työllistämisen kynnystä uskon että tämä yhdistettynä aikaisempiin veropäätöksiin jotka ovat nyt työn verotuksen osalta yhteensä yksi pilkku kolme miljardia olemme tehneet erinomaisen hyvää

työllisyyden puolesta järkevää veropolitiikkaa joka ennen kaikkea kannustaa ottamaan työtä vastaan alkukaudesta tehty noin nolla pilkku viiden miljardin työtulovähennyksen korotus joka suunnattiin pieni ja keskituloisille iso työllisyyden ja kannustavuuden kannalta hallituksen veroratkaisut

vievät meitä askel askelelta lähemmäs monia länsi euroopan maita joissa työnteosta ei rangaista yhtä korkealla veroasteella ja verotuksella kuin suomessa katsokaamme esimerkiksi naapurimaatamme ruotsia siellä keskituloinen palkansaaja maksaa noin kuusi prosenttiyksikköä siis ruotsissa keskituloinen palkansaaja kuusi prosenttiyksikköä matalampaa tuloveroa kuin suomessa ero on erittäin merkittävä tässä salissa kaikki puolueet joko eivät tunnista tai sitten eivät aidosti tunnista tätä tavallisia suomalaisia koskettavaa ongelmaa suomen nopeasti kiristyvän työn verotuksen tavallinen suomalainen keskiluokka kyseessä ei todellakaan ole vain suurituloisten ongelma progressio lähtee kiristymään jo keskituloisilla hyvin nopeaa tahtia ja se on sitä kautta erittäin suuri este kannustavuudelle työn vastaanottamiselle lisätyön tekemiselle ja ponnistelemiselle tai vaikkapa opiskeluun motivoinnille uskon että tässä salissa on kuitenkin paljon ymmärrystä sille että tämä maa ei nouse kuin nykyistä vahvemmalla työllisyysasteella siis sillä että mahdollisimman tehdä töitä yhteiseen kirstuun ei tule varoja ilman ihmisten ponnisteluja eivätkä ne kirstuun käytetyt varat ole mitään valtion varoja vaikka vasemmisto oppositio näin ajatteleekin ne ovat ihmisten rahoja työllä ahkeruudella ja yrittämisellä kerättyjä rahoja joista me haluamme ottaa mahdollisimman vähän työn verotuksen on oltava aina työhön kannustavaa sillä muuten kannustimet ponnisteluun opiskeluun ja työntekoon rapautuvat siksi verorakenteen uudistamista ja työn verotuksen keventämistä kaikissa tuloluokissa on jatkettava edelleen tulevina vuosina arvoisa rouva puhemies esittelen kunnioittavasti hallituksen esitykset eduskunnan käsiteltäväksi ja

puhemies

linjoista mutta miten on kun hallituksella veropolitiikassaan tuntuu olevan varaa keventää esimerkiksi miljoonaperintöjen verotusta tai antaa näitä apteekkarivähennyksiä ja vähennyksiä suurten metsätilojen omistajille mutta samaan aikaan hallituksella ei ole varaa turvata jokaiselle koululaiselle tasa arvoista koulutietä isoja leikkauksia tehdään koulutukseen ihmisten perusturvaan ja kaikkeen tähän ja tähän kiteytyy se iso sanoma mistä voimme puhua myös näiden verolakien yhteydessä kaiken kaikkiaan pääministeri sipilä itse myönsi taannoin että tämän hallituksen politiikka lisää eriarvoisuutta ja niin eduskunnan tietopalvelu kuin valtiovarainministeriön omatkin laskelmat osoittavat sen että hallitus omissa valinnoissaan tuossa keltaisessa budjettikirjassa mikä meillä on edessämme lisää tuloeroja valitettavasti

myös tämä veroratkaisu osaltaan tekee sitä siinä on tiettyä tuloerojen kasvulinjaa ja se iso kuva mikä tästä nyt valitettavasti syntyy on se että kaiken kaikkiaan myös veropolitiikassa hallitus suosii kaikkein hyvätuloisimpia kun samaan aikaan pieni ja keskituloisille ei ihan niin hyvin käy valitettavasti esimerkiksi tälle vuodelle

pieni ja keskituloisten eläkkeensaajien ostovoima jäi miinusmerkkiseksi kun teetimme tietopalvelulla laskelmia tämänkaltaisia huolestuttavia piirteitä on ollut näissä hallituksen ratkaisuissa sisällä koko tämän reilun kahden vuoden ajan puhemies me sosiaalidemokraatit hämmästelimme tässä veropaketissa myös sitä että hallitus ei ole kovinkaan kovaan ääneen puhunut siitä eräästä isosta epäkohdasta mikä tässä on sisällä eli verotus kiristyy

kaiken kaikkiaan lukuisilla lapsiperheillä vaikka hallitus sinänsä oikein laskee varhaiskasvatusmaksuja samaan aikaan lapsivähennyksen poiston myötä todella moni lapsiperhe joutuu maksamaan kiristyviä veroja tulevana vuonna esimerkiksi perheessä missä

ole tyytyväisiä tähän veropolitiikan linjaan sdphän tarjoaa jälleen kerran tulevalle vuodelle vaihtoehtobudjetin meillä kaksi sellaista on jo vastuullisesti laadittu sillä periaatteella että eriarvoisuus vähenee tuloerot eivät kasva ja on kaiken kaikkiaan oikeudenmukaisempaa kun veroista puhutaan me olemme kiinnittäneet siihen vakavaan tosiasiaan että samaan aikaan kun puhutaan että verotuksen on kannustettava työntekoon ja ja hyvä niin siitä olemme samaa mieltä esimerkiksi työllisyyttä hallitus ei näillä omilla hyvin anteliailla veroratkaisuillaan ole tukemassa silloin kun esimerkiksi puhumme tästä yrittäjävähennyksestä miljoonaperintöjen verotuksesta tai isojen metsäomistusten verotuksen keventämisestä hallituksen omatkin asiantuntija arviot sanovat että näillä ministeri orpo ei ole työllisyysvaikutusta silti satoja miljoonia on varaa pistää näihin arvovalintoihin kiinnitän vakavaa huomiota myös niihin laskelmiin joita esimerkiksi nordean olli kärkkäinen on tehnyt joissa käy selkeästi ilmi edellisen hallituksen ja tämän hallituksen arvovalintojen ero eli edellinen hallitus sopeutti taloutta mutta niin että tuloerot kapenivat kun taas tämä hallitus sopeuttaa niin että pienituloisilta leikataan ja perusturvasta leikataan sivistyspuolue kokoomus leikkaa koulutuksesta ja samaan aikaan tuloerot kasvavat eli näitä veroratkaisuja puhemies voi tehdä toisinkin sdpn vaihtoehdossa esimerkiksi tälle vuodelle pieni ja pieni ja keskituloiset eläkkeensaajat saisivat enemmän käteen kuin hallituksen esityksellä mutta samaan aikaan tekisimme tietynlaisia oikeudenmukaisia tarkistuksia muualla tässä puhemies näin keskustelun pohjaksi
edustaja ala nissilä kuten aiemmin sanoin arvoisa

arvoisa puhemies on tärkeää että eduskunta voi käydä verokeskustelua tässä yhteydessä valitettavasti minusta sdpn edustajat tässä edustaja viitanen ovat aivan marginaaleissa näissä keskusteluissaan suuri kuva suuri kuva unohtuu sitä kautta kaikki muukin on tietenkin ollut erittäin tärkeätä että suomeen on palannut palannut tekemisen meininki että saamme aikaan ison käänteen että olemme saaneet talouden kasvuun viime vaalikaudella menimme toiseen suuntaan tuli satatuhatta uutta työtöntä joka vuosi verotus kiristyi se oli yksi talouspoliittinen virhe minkä teitte viime vaalikaudella sillä tavalla sillä tavalla luotiin todellista eriarvoisuutta vuosikausiksi suomeen nyt kun talous nousee niin totta kai lähdemme siitä että nousuveden pitää nostaa kaikkia laivoja se on keskustalle tärkeää se nostaa kaikkia laivoja ja ratkaisujen pitää olla oikeudenmukaisia sen takia katsoimme että nyt kun ollaan kaikki talkoissa mukana niin oli hyvä että yle vero poistettiin pienituloisilta hyvä että että solidaarisuusvero nyt ensi vuonna myöskin jatkuu työn verotukseenhan ehdotetaan tehtäväksi indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla lisäksi työn verotusta ehdotetaan kevennettäväksi kaikissa tuloluokissa noin kolmesataa miljoonaa euroa näin toimien kun otamme tuon solidaarisuusveron huomioon yhteisvaikutus on että työn verotus kevenee noin kahdellasadallaseitsemälläkymmenellä miljoonalla otamme kikyn huomioon ja myöskin muut veronmaksajaryhmät minusta tämä on oikea linja palaamme tuossa keskustelussa näihin muiden verolakien yksityiskohtiin mutta pidän kyllä huonona että täällä sdp leimaa suomalaisia yrittäjiä

kun heidät saattaa tasavertaiseen asemaan osakeyhtiöiden kanssa niin se on huono juttu esimerkiksi tässä muun muassa mahdollistetaan viljelijöille mahdollisuus muuttua osakeyhtiöksi mikä on erittäin tärkeätä että he selviäisivät tässä vaikeassa tilanteessa meidän pitää ymmärtää myöskin yrittäjää suomessa koska sitä kautta meillä rakennetaan hyvinvointia ennen vanhaan sdpkin oli yrittäjän puolue tänä päivänä en tiedä ketä oikein arvoisa puhemies kiinnitän huomion yhteen tärkeään asiaan siihen että hallitus on päättänyt laatia verotuksen tiekartan tulevaisuuden verotuksen haasteista hallitus on päättänyt myöskin uudistaa koko sosiaaliturvajärjestelmän lähivuosina nämä ovat erittäin tärkeitä päätöksiä koska näillä me voimme purkaa niitä kannustinloukkuja missä monet suomalaiset tänä päivänä ovat näillä näillä me voimme tehdä oikeudenmukaisia yrittäjyyttä työllisyyttä ja oikeudenmukaisuutta edistäviä ratkaisuja totta kai tämä verotuksen maailma muuttuu digitalisaatio etenee robotisaatio etenee työ muuttuu verotuksen pohja muuttuu verokilpailu kasvaa trump on luvannut laskea verotusta ei hän sitä tviittaamalla voi tehdä mutta varmaan joka maassa puhutaan yritysverokannan laskusta on hyvä että tämä verotuksen tiekartta katsoo toisaalta tuloverotusta ja toisaalta yritysverotusta ministeri orpolle toivonkin että kerrotte niistä tavoitteista mitä tällä kartalla on sehän alkaa tutkimushankkeella siinä on asiantuntijat mukana varmaan yrittäjät mukana varmaan myöskin myöskin me parlamentaarikot pääsemme siihen siihen vaikuttamaan sillä tavalla pitää uudistuksia tehdä muistan aikanaan kun ahon hallituksen aikana tehtiin erinomainen suomen paras verouudistus sitäkin valmisteltiin ja saatiin suomi nousuun vahvasti se oli yksi tekijä mikä nosti suomea nyt keskusta on veropolitiikassa jälleen jäntevällä linjalla ja haluaa haluaa todella tehdä verotuksen tiekarttaa ja katsoa tätä sosiaaliturvan ja verotuksen uudistusta kokonaisuutena

hyvin tärkeätä että saamme suomen talouden nousuun minusta on kyllä huono sekin että kun nuori ihminen suomessa it alalla tekee tekee töitä hyvin pitkää päivää saa siitä hyvän maksaa siitä viisikymmentä prosenttia veroa miksi meidän pitäisi häntä syyllistää täällä hän antaa hyvän panoksen tähän tähän yhteiskunnan rakentamiseen oikeudenmukaisuus on tärkeä mutta myöskin kannustavuus on tärkeä ja työllisyys on tärkeä meidän taloudessamme on oikeastaan vain kolme hyvin tärkeätä asiaa kun hyvinvointia rakennamme työllisyysaste työllisyysaste työllisyysaste sitä parantamalla voimme luoda lisää hyvinvointia sitä parantamalla nousuvesi nostaa nostaa kaikkia laivoja ja ottaa osallistavalla talouskasvulla suomalaiset mukaan tähän nousuun se on keskustan linja ja sille kannattaa tulla ja sitä kannattaa tukea myöskin veropolitiikassa se on osa tätä osallistavaa talouskasvua joka joka on mahdollistanut sitä että suomessa on tapahtunut todella tärkeä käänne tästä
käydään debattiin pyydän ilmoittautumaan keskusteluun arvoisa

puhemies on kyllä todettava että uskomattomia puheenvuoroja käytettiin hallituspuolueista siinä että tuloerojen kasvun välttäminen ei näytäkään olevan tämän hallituksen keskeisiä tavoitteita se on marginaalia ja tämä kyllä varmasti pelästyttää suomalaiset jos hallitus kokee että oikeudenmukainen veropolitiikka ei ole sitä mitä hallitus pyrkii tekemään niin kyllä se tuntuu todella pahalta me sdpssä haluaisimme että te tekisitte oikeudenmukaista veropolitiikkaa tuloerojen kasvaminen tällä hallituskaudella on nyt näytetty monienkin eri asiantuntijoiden toimesta toteen ja kyllä on aika iso juttu että miljardilla hallitus omin päätöksin tosiasiassa veropohjaa laskee ja asiantuntijoiden vastainen toiminta näyttää jatkuvan tässä äskeisessä puheenvuorossa kuultiin että taas tehdään uutta työryhmää työryhmän päälle ja tehdään veropoliittisia selvityksiä ja selvitykset vain jatkuvat kysynkin nyt aikooko hallitus muuttaa tätä

arvoisa rouva puhemies on hyvä että tässä budjetissa keskiössä on tavallinen suomalainen ihminen valtiovarainministeri orpon johtama veropolitiikka tuottaa tulosta niin kuin tässä olemme kuulleet talous kasvaa työllisyys paranee ja työttömyys vähenee nyt on valittu se linja että verotusta voidaan myös keventää ja itse asiassa aika monet eri verot tuottavat tällä hetkellä paremmin kuin silloin kun linjana oli verotuksen kiristäminen työn verotusta on kevennetty ja ensi vuonnakaan kenenkään työn verotus ei tule kiristymään merkittävä näille tavallisille suomalaisille lapsiperheille tuleva panostus on myös varhaiskasvatusmaksujen kevennys ensi vuonna keskituloisen tavallisen lapsiperheen vaka maksut laskevat yli tuhatkaksisataa euroa tämä on merkittävä asia ja nostetaan sekin tähän

puhemies puheenjohtaja oikein ihmetytti että verojaoston puheenjohtaja edustaja ala nissilä ei ilmeisesti ollut tietoinen siitä että hallitus on jo yhden työryhmän istuttanut yritysverotuksen uudistuksia tekemään ja mikä oli tulos tulos oli se että niistä vaatimattomista muutoksista joita tämä työryhmä esitti ja tässäkin salissa on hyvä muistaa että työryhmän pääasiallinen viesti oli se että suomalainen yritysvero on hyvässä kunnossa ja kansainvälisesti kilpailukykyistä pikkuruisista esityksistä joita tämä työryhmä teki hallitus ei uskaltanut toteuttaa ainuttakaan jolloin nyt sitten hurskaasti lähdetään tekemään seuraavan hallituksen työtä eli tiekarttaa miksette te käytä valtaanne ja toteuta uudistuksia kun kerran kerran niitä tässä teille tarjoiltiin miksi te tämänkin uudistuksen samoin kuin perhevapaat oppivelvollisuuden uudistamisen ja kaikki muutkin sysäätte seuraavan hallituksen tehtäväksi mitä te aiotte tehdä seuraavat

arvoisa rouva puheenjohtaja tässä edustaja harakka sanoi että sitä pitää muuttaa nyt en minä ymmärrä tätä logiikkaa mutta todella nyt ei ollut aika aika osinkoverotusta kiristää mikä oli tämän valtiovarainministeriön asettaman työryhmän yksi ehdotus voi sanoa että suomalainen yritysjärjestelmä on tällä hetkellä kunnossa meidän pitää katsoakin tulevaisuuden haasteita kun maailma meidän ympärillämme muuttuu lähiaikoina sen sijaan työn verotus meillä ei ole kunnossa meillä verotetaan työtä liian ankarasti ja tulevaisuudessa meidän pitää voida voida siihen vaikuttaa toivotan sosiaalidemokraatit mukaan tähän entisenä tai ehkä nykyisenäkin työn puolueena tätä tätä tavoitetta

vuotta sitten tosiaan ahon hallitus uudisti verotuksen käytännössä kauttaaltaan ja silloin esimerkiksi yritysverotuksen osalta tehtiin erinomaisen onnistunut ratkaisu joka on edelleen pohjana meillä ja on syytä säilyttääkin mutta muutoksiakin aina ajan mukana tarvitaan ja

tätä politiikkaa kokonaisuutena katsoen olisi nyt kyllä sopiva aika vielä selkeämmin panostaa lapsiin lapsiperheisiin ja ja pieni ja keskituloisiin minkä kautta ostovoima lisääntyy työllisyys paranee ja saadaan oikeudenmukaisuutta ja tätä ei nyt meidän mielestämme riittävästi tässä

arvoisa puhemies aivan tuoreet tutkimukset osoittavat että näistä ratkaisuista ovat pienituloiset perheet eniten hyötyneet ja ensi vuodelle nimenomaan tulee paljon näitä panostuksia eli meillä meillä työn verotus ei tule kiristymään mutta varhaiskasvatusmaksuja alennetaan seitsemälläkymmenellä miljoonalla tämä tuo maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin kuusituhattaseitsemänsataa uutta perhettä lisää ne ovat niitä pienituloisia lapsiperheitä ja heille tämä hallitus haluaa antaa maksuttoman varhaiskasvatuksen

kaikkein köyhimmät lapsiperheet ja niistä puhuminen eivät todellakaan ole mielestäni marginaalinen asia ja tässä on nyt kyse juuri siitä on aivan totta että osalle varhaiskasvatusmaksut kompensoivat sen että lapsivähennys poistuu mutta kaikkein köyhimmille lapsiperheille tätä kompensaatiota ei tule koska he ovat jo tällä hetkellä päivähoitojen suhteen nollamaksuluokassa ja heille tämä veronkevennyksen poistaminen on aivan suora leikkaus ja se kai on se porukka joka kaikkein kipeimmin tuon vähennyksen ja ylipäätään taloudellisen tuen tarvitsisi

hyvä että on meitä nuorempiakin kansanedustajia täällä niin että ei puhuta pelkästään ahon tai lipposen ajasta vaan puhutaan tästä päivästä ja tulevaisuudesta ja toivon että tästä oppositiokin puhuu hyvä jos puhutte puhutaan siitä yhdessä meidän tuleva puolueemme sininen tulevaisuus on verokriittinen ja kun siellä nauretaan niin täytyy sanoa että keskiluokan verokapina on alkanut tämän hallituskauden aikana työn verotusta on pieni ja keskituloisia painottaen yksi pilkku kaksi miljardia euroa kevennetty siinä on varsin monta nollaa niin monta että demarikin sen ymmärtää samaan aikaan solidaarisuusveron alaraja säilyy nykyisellään siitä voisi kuulla oppositiolta välillä kiitostakin tämä on erittäin järkevä verolinja kun samaan aikaan yle verosta vapautetaan neljäsataatuhatta pienituloista käytännössä voi tienata tonnin kuussa käteen se on asia jonka tavallinen ihminen ymmärtää täällä on puhuttu kilpailukykysopimuksen vaikutuksista valtiovarainministeriön mukaan jos tienaa kaksituhattaviisisataa euroa kuussa jos on ollut töissä alle viisitoista vuotta puolella saa kaksi euroa kuussa lisää ja yksityisellä puolella kaksikymmentäkolme euroa kuussa lisää
arvoisa puhemies käytän taas tilaisuuden toistaa saman asian jonka olen monesti tässä salissa sanonut työtä riittää niin paljon kuin koskaan pystymme vaan tekemään kyse on työpaikoista syntyykö työpaikka tarjotaanko sitä ja kannattaako töihin mennä kaikki verot jotka kohdistuvat työhön synnyttävät aina kiilan ja ne kiilat kannattaa ottaa pois mitä matalatuottoisemmasta työstä on kyse sitä pienemmillä marginaaleilla siellä mennään ja sitä enemmän vahingoitetaan niiden ihmisten asemaa tässä yhteiskunnassa jotka ovat matalapalkkaisen matalatuottoisen työn äärellä tai työttöminä ja nyt toivoisin koko salille toive onko meillä mahdollisuus

edustaja harakka täällä jo viittasi hallituksen yritysverotyöryhmään ilmeisesti ajatuksena oli sosiaalidemokraattinen ikiaikainen tavoite verottaa ankarammin pieniä ja ja keskisuuria yrityksiä ja pieniä ja keskisuuria osakeyhtiöitä sitä hallitus ei halua toteuttaa hallitus on pienyrittäjien ja keskisuurten yrittäjien puolella sen sijaan tuosta yritysverotyöryhmän mietinnöstä on budjetissa nyt työnantajan kustantaman koulutuksen verovapautta koskeva esitys se on tähän saakka ollut oikeus ja verotuskäytännön varassa nyt säännökset tehdään selviksi ja jos työnantajan intressissä on kustantaa perustutkintoa niin sekin on työntekijälle verovapaata eli budjetti on minusta aivan erinomainen veroesitykset ovat erinomaisia hallitus on toteuttanut johdonmukaisesti ansiotulon veronkevennyksiä

tulonsaajaa maksavat kahden prosenttiyksikön verran miljoonaa euroa vuodessa ylimääräistä veroa jota on joskus virheellisesti kutsuttu solidaarisuusveroksi virheellisesti siitä syystä että sehän antaa ymmärtää että ainoastaan tämä ylimääräinen vero olisi se verotuksen solidaarinen osa kun taas progressiivinen verotus on ja on aina ollut luonteeltaan solidaarinen itse en ole kyllä huolissani siitä että suurituloiset maksaisivat liian vähän veroa tässä maassa nyt kuitenkin hallitus on päättänyt jatkaa tämän ylimääräisen veron soveltamista ainakin vuoden kaksituhattakahdeksantoista osalta mutta mikä on tilanne kaksituhattayhdeksäntoista tästä on ollut vähän erilaista ilmaa ja nyt olisi hyvä hallitukselta kuulla missä mennään

arvoisa puhemies lapsiperheet ovat tulevaisuuden veronmaksajien ja ja eläkejärjestelmien ylläpitäjien kasvattajia eli hyvä väestö ja perhepolitiikka on koko hyvinvointi ja talouspolitiikan kova ydin verotuksen lapsivähennys luotiin viime hallituskaudella kdn vaatimuksesta hallitus ei kuitenkaan halunnut jatkaa verotuksen lapsivähennystä joten pieni ja keskituloisten lapsiperheiden verotus kiristyy kiinteistöveron nosto ja tuloverotuksen lapsivähennyksen poistaminen ovat merkittäviä heikennyksiä monille lapsiperheille hallituksen viisi euroa kuussa yksinhuoltajille tarkoittaa nelilapsisessa perheessä kaksisataaneljäkymmentä euroa vuodessa kun siltä samalla viedään lapsivähennyksen muodossa neljäsataa euroa

arvoisa puhemies edustaja vartian aika radikaalikin puheenvuoro sisälsi siinä mielessä totuuden siemenen että kyllä meillä on ongelma se että pienissäkin tuloluokissa verokiila on aika kova kun katsoi suomen pankin tilastoja niin kaikissa muissa eu maissa paitsi suomessa ja luxemburgissa olivat

pienituloiset työt mutta täällä ne eivät olleet lisääntyneet täällä oli työttömyys viime kaudella se joka lisääntyi työpaikat eivät tähän on yksi selitys sekin että meillä on paljon työtä jota kenelläkään ei ole oikein varaa teettää ja siitä ei riittävästi saa palkkaa käteen ei ei sillä elä sen takia minusta tämä hallituksen linja isona kuvana on erittäin hyvä että lähdetään sitä työnkin verotusta tarkistelemaan vähän alaspäin meillä on ehkä maailman paras matikan opetus mutta ei suomalaisille nuorille kannata opettaa matikkaa pelkästään sen takia että he osaisivat laskea kannattaako työtä ottaa vastaan minusta tässä on on kyllä tarkastelemista ja ja tämä iso linja on hyvä täällä on monia erittäin hyviä esityksiä muun muassa se että yritysmuodon muutosta nytten helpotetaan mihin palaan

arvoisa puheenjohtaja se mikä tässä hallituksen verolinjassa on huolestuttavaa käy ilmi valtiovarainministeriön omista selvityksistä kun pitkän julkisen keskustelun ja myös eduskuntakeskustelun jälkeen on saatu valtiovarainministeriön laskelmat niin niistä käy arvon ministeri arvon edustajat yksiselitteisesti ilmi että näillä veroratkaisuilla tuloerot ovat kasvamassa tuloerot ovat kasvamassa tähän minä vaatisin jonkun kommentin myös valtiovarainministeri orpolta hyväksyykö hän tämän kehityksen vai käykö sillä tavalla että kun tulee vastenmielisiä tuloksia niin suhtautuminen on niin kuin pääministeri ilmoitti että me teemme uudet laskelmat ja muutamme näitä ennakko odotuksia ja odotamme että sitten saamme paremmat lopputulokset kiinnitin huomiota siihen että valtiovarainministeri jolla yleensä on ollut hyvä sydän mielestäni tasapainoisesti ja lämpimästi ei puhunut lapsiperheiden ongelmasta joka on ihan todellinen niin kuin edustaja östman sanoi

sen me kaikki olemme huomanneet että sdp on eksyksissä mutta nyt he ovat eksyneet desimaalipilkun väärälle puolelle nostetaan pääkysymys näissä veroratkaisuissa tuloeroista kun kuitenkin nimenomaan pieni ja keskituloisten ja myös suurituloisten palkansaajien verotus kevenee

se joka ei nouse eikä mene ja tähän tarvitaan myös tuloeroja näissä laskelmissa mihin nyt viitataan pienituloisimpien tulot vähenevät noin kolme euroa kuukaudessa tästä noin puolet tulee tupakkaveron kiristyksestä ovatko demarit ja vihreät ja muut sitä mieltä että mieluummin kevennetään tupakkaveroa kuin työnteon veroa

rouva puhemies täällä ensin puhuttiin siitä että oppositio puuttuu marginaalisiin asioihin kun puhumme tuloeroista ja koko budjetin vaikutuksista sen jälkeen täällä luetellaan erinäisiä toimia joilla yritetään kai lahtista lainatakseni esittää sellaiset rätingit ettei voi kerta kaikkiaan olla nälkä mutta juuri ne mitä te esitätte ovat marginaalisia yksittäisiä poimintoja ette halua katsoa kokonaiskuvaa joka on sekä valtiovarainministeriön että eduskunnan vasemmiston tilaamien laskelmien perusteella tuloeroja jälleen arvoisa rouva puhemies jos sitten katsoo verotusta marginaalitasolla niin kuin te sitä kutsutte niin kaikkein eniten suhteessa tuloihin veroja maksavat työttömät ja eläkeläiset ja kaikkein vähiten suurituloiset pääomilla elävät tämä ei voi olla oikein ja kysynkin nyt valtiovarainministeri orpo oletteko valmis puuttumaan vakuutuskuorilla tapahtuvaan verovälttelyyn eli

sen takia on hyvä että tämä solidaarisuusveron alaraja pidettiin paikoillaan me olisimme myös kunnallisveron perusvähennykseen laittaneet lisää rahaa koska se suuntautuu sinne kaikkein pienituloisimmille joita nämä nämä ansiotuloverotarkistuksen veronkevennykset eivät kata myös siinä kohtaa se painopiste niille kaikkein pienituloisimmille olisi ollut tässä tärkeää jotta me estämme tuloerojen liiallisen kasvun

tällä hallituskaudella jo toteutetut tuloveronalennukset ovat osaltaan vaikuttaneet työllisyyden paranemiseen ja se on johtunut johtunut osin siitä että työntekijän käteenjäävät tulot ovat kasvaneet kun bruttopalkka on pysynyt ennallaan tässä on tänään käsittelyssä myös tämä yle veron alarajan nosto parlamentaarisen työryhmän esityksen mukaisesti se on perussuomalaisten näkökulmasta hyvin myönteinen asia arvoisa puhemies kuitenkin edustaja heinonen tässä edellä totesi ettei kenenkään verotus kiristyisi epäilen kyllä vahvasti tämän väitteen paikkansapitävyyttä hallitus päätti näet poistaa verotuksen lapsivähennyksen mikä voi poistaa keskituloisten lapsiperheiden kukkaroista jopa neljäsataa euroa edustaja östman toi tämän hyvin esille vielä aivan oma lukunsa ovat nämä esitykset kiinteistöveroprosenttien ala ja ylärajojen nostoista sekä

puhemies tänä syksynä on paljon puhuttu siitä kuuluuko kasvu kaikille hallitushan on tähän mennessä keskittynyt perustelemaan puhumaan kyllä kauniisti siitä että kasvu kuuluu kaikille mutta kuten zyskowicz on monta kertaa sanonut edustaja zyskowicz oikeus omiin mielipiteisiin on mutta meillä ei voi olla omia faktoja ja fakta on se että valtiovarainministeriön oman selvityksen mukaan mitä suuremmat tulot sitä enemmän veropolitiikasta ensi vuonna suomalainen tänään tähän keskusteluun tuli muutos nyt hallituspuolueista ei enää edes yritellä peitellä sitä edustaja zyskowicz sanoi sen ääneen että tuloeroja tarvitaan edustaja zyskowicz totesi ääneen sen mitä me olemme täällä kuukausitolkulla penänneet mikä on hallituksen linja hallituksen mielestä niin kuin edustaja olavi ala nissilä sanoi tuloerot ovat tämmöinen marginaalinen asia kokoomuksen zyskowicz sanoi että tuloeroja tarvitaan tässä se linjaero on meidän mielestämme kasvu kuuluu kaikille tuloerot ja talouskasvu voidaan yhdistää niin kuin maailmalla on

rouva puhemies kyse ei ole siitä että tuloerokysymykset olisivat marginaalisia ne ovat erittäin keskeisiä kysymyksiä ja suomi on yksi kaikkein pienimpien tuloerojen maita maailmassa ja hyvä niin kyse on siitä että ne vaikutukset tuloeroihin mitkä ensi vuoden veroratkaisulla on ovat marginaalisia kuten kerroin tässä pienituloisimmassa desiilissä

keventää tupakkaveroa ja kiristää progressiivista työn verotusta mitä tulee siihen että tuloeroja tarvitaan niin edustaja lindtman oletteko eri mieltä siitä että sen joka nousee aamukuudelta ja menee alepan kassalle on tienattava enemmän kuin sen joka ei nouse eikä mene oletteko tästä eri mieltä tähän todella tarvitaan tuloero nyt
siirrytään ministeri orpon puheenvuoroon mutta muistutan tässä kohtaa että tämä istunto päätetään kello kuusitoista me voimme käydä tätä debattia vaikka siihen saakka ministeri orpo enintään viisi minuuttia
arvoisa puhemies minusta edustaja vartia on kaikkein keskeisimmän kysymyksen äärellä nimittäin meidän hyvinvointimme ei voi perustua yhtään mihinkään muuhun kuin työntekoon ja koska näin on silloin meidän pitää kaikilla ratkaisuillamme pyrkiä siihen että eli työtä ja sen taustalla olevaa yrittämistä me verotamme mahdollisimman kevyesti jotta jotta kannattaa tehdä töitä jotta kannattaa ponnistella jotta meillä on mahdollisimman paljon työtä jotta syntyy mahdollisimman paljon verotuloja ja jotta hyvinvointi on mahdollisimman laajaa tämä on hyvin yksinkertaista ja tätä politiikkaa hallitus noudattaa kun me olemme tehneet työn verotusta keventäviä ratkaisuja nyt tällä hallituskaudella yhdellä pilkku kolmella miljardilla eurolla ja ne on painotettu oikeudenmukaisesti pieni ja keskituloisille ensi vuoden veroratkaisun osalta haluaisin sanoa vielä sen että työn verotuksen osalta me ainoastaan estämme sen että kenenkään verotus ei kiristy ja tämä tehdään kaikissa tuloluokissa me emme halua kiristää progressiota nykyisestä maailmanennätysluokasta ja siksi tämä tehdään kaikille

ei anneta missään tuloluokissa kiristyä lapsiperheet hyvä kysymys täällä on siihen jo osuvasti vastattu kun tämä lapsivähennys otettiin käyttöön niin taisi olla lähes yksimielinen eduskunnan valtiovarainvaliokunnan mietintö jossa todettiin että tämä ei ole kovin tehokas keino auttaa lapsiperheitä siksi me emme nyt sitä priorisoineet vaan teimme massiivisen kevennyksen varhaiskasvatusmaksuihin lähes seitsemäntuhatta perhettä vapautuu kokonaan ja se keskituloinen

euroa säästöä varhaiskasvatusmaksuissa sama kaksilapsinen keskituloinen perhe olisi saanut kaksisataa euroa vuodessa veronkevennystä tämä on paljon parempi jos ette ole sitä vielä ehtineet huomaamaan minusta tämä on hyvää politiikkaa lapsiperheiden osalta hallituksella on myöskin muita tärkeitä päätöksiä kuten perhevapaauudistus josta vihdoin pystyttiin päättämään olen siitä erittäin tyytyväinen progressio edelleen on se tapa jolla me tasaamme hyvinvointieroja progressio on oleellinen osa suomalaista ja pohjoismaista hyvinvointimallia ja olen sen lämmin kannattaja mutta joku tolkku siinäkin pitää olla

jos he eivät halua yrittää ja ponnistella niin ei synny lisäarvoa ja ei ole mahdollisuus pitää yllä sellaista hyvinvointia kuin meillä tässä maassa tällä hetkellä on mitä tulee tulee tähän verotuksen tiekarttaan toki sitäkin voi irvistellä että taaspa selvitetään mutta minusta on tärkeää että tutkitaan ja mietitään meidän työelämämme muuttuu globaali talous muuttuu edustaja harakka tietää tämän erinomaisen hyvin ja meidän täytyy huolehtia siitä että meillä meillä on järjestelmä joka pystyy keräämään verot myöskin tulevaisuudessa

globaaleihin yrityksiin miten kerätään veroja tämä on äärettömän tärkeää työtä ja siitä kannattaa olla edustaja harakka innostunut se ei ole irvistelyn aihe erilaisten sijoitusmuotojen kohtelu josta edustaja arhinmäki kysyi on hallitusohjelmassa ja selvitys on käynnissä tähän pääsemme varmasti palaamaan vielä hallituskauden aikana edustaja andersson en lainannut margaret thatcheria vaan itseäni vasemmiston tutkiva journalismi oli huomannut että thatcher on aikoinaan puhunut samalla tavalla mutta en sitä ihmettele koska hänellä näyttää olevan samanlainen verolinja siis

verot ovat ihmisten varoja ihmiset tekevät töitä ja saavat siitä palkkaa menetetystä ajasta no sitten me yhteiskuntana olemme päättäneet että me verotamme sitä jotta voimme huolehtia yhteiskunnan erilaisista tarpeista ja verotamme vielä progressiivisesti mutta mitä vähemmän voimme ottaa sen hienompaa politiikkaa se on ihmisten puolesta tehtävää politiikkaa erityisesti haluan että me kiinnitämme tässä politiikassa huomiota keskituloisiin tavallisiin palkansaajiin jotta he haluavat ja jaksavat tehdä töitä nousta aamulla opiskella kehittää itseään tai pienyrittäjään jotta hän palkkaisi sen ensimmäisen työntekijän töihin

talous kasvaa työllisyys paranee hyvinvointi vahvistuu se on hallituksen työllisyys ja talous ja veropolitiikkaa se toimii ja sitä me jatkamme
jatketaan debattia
arvoisa puhemies puheenjohtaja ministeri orpolle vastakysymys jos tavoitteena on se että työtä ei veroteta ja varsinkaan hyvätuloisia niin miten tämä hyvinvointiyhteiskunta rahoitetaan miten pidetään julkiset palvelut korkeatasoisina hoito ja ilmainen koulutus eihän eihän se ole pelkkää pahantahtoisuutta että keräämme verovaroja jotta voisimme julkisia palveluja ylläpitää mutta tämän hallituksen tavoitteena on heikentää julkisia palveluita niin että että ihmisillä on sellainen olo että he eivät saa verorahoilleen vastinetta yritysverotuksesta ovat jo istuneet työryhmät ja tässä äsken kehuitte tutkimusta ja asiantuntemusta miksi te ette näitä korkeimpia asiantuntijoita voineet uskoa kun he esittivät pieniä korjauksia tämä hallitus on halvaantunut se että kenenkään verorasitus ei saisi kasvaa johtaa siihen että mitään uudistuksia ette voi tehdä miksette usko edes omia asiantuntijoitanne

puhemies kyllä nyt vaan tämä iso kuva on se että meillä talous kasvaa työllisyyskehitys paranee koko ajan työttömiä on vähemmän me olemme aivan oikeaan suuntaan menossa mitä tulee veroprogressioon niin hyvätuloiset maksavat suhteessa huomattavasti enemmän veroja kuin mitä mitä maksavat pienempituloiset sen takia meillä on progressio olemassa ja hallitus toimii toimii sikäli kuten edeltävätkin hallitukset tässä ei suurta muutosta ole käänne on siis tapahtunut parempaan kaiken kaikkiaan mitä tulee työn niin sen tulee aina olla olla kannustavaa ansiotuloverotus kevenee tämän tämän hallituksen ansiosta kaikissa kaikissa tuloluokissa ja hyviä asioita on pienituloisille ja perheille varhaiskasvatusmaksujen keventäminen muun muassa se on merkittävä asia maksuttomaan varhaiskasvatukseen yli kuusituhattaseitsemänsataa perhettä enemmän kuin mitä on ollut varainsiirtoveron poistuminen edesauttaa sukupolvenvaihdoksia tuo maatalouden ahdinkoon sitä sitä kaivattua draivia myöskin että siellä pystytään yhtiömuoto muuttamaan nyt nyt tehokkaasti tätä on koko kaksituhatta luku

arvoisa rouva puhemies on hienoa että täällä kannetaan huolta lapsiperheistä ja ja keskituloisista ja vielä kun siihen liitettäisiin sanat ruuhkavuosissa elävät keskituloiset niin olisimme oikealla tiellä yhä useampi ruuhkavuosissa elävä keskituloinen huolehtii myös ikääntyneistä vanhemmistaan jos ei lähellä niin etänä

monta kertaa nostettu esille lapsiperheiden asiat ja maksuton varhaiskasvatus milloin me ryhdymme puhumaan maksuttomasta vanhustenhoidosta ja siitä että annetaan sinne resurssia niille jotka sitä kipeästi tarvitsevat yhä useampi eläkeläinen elää köyhyydessä viime eduskuntakaudella hallitus teetti selvityksen

verottomasta omaishoidon tuesta minä kysyisin teiltä ministeri mille kuulostaisi se että omaishoidon tuki olisi verotonta se on pieni raha verrattuna siihen miten suuren avun he tekevät yhteiskunnalle niin kuin myös siihen kuinka paljon he loppujen lopuksi tienaavat se olisi iso kädenojennus niille ihmisille jotka kipeästi

kehittäminen on ihmiselle aina kannustavampaa kuin kuin sen tekemättä jättäminen työn verotuksen keventäminen on talouspoliittisesti järkevä rakenneuudistus kaikissa suhdannetilanteissa ja vahvistaa työllisyyttä ja talouskasvua tämän vuoksi hallituksen linjaukset ovat tässä tilanteessa erityisen tarpeellisia

rouva puhemies oikeudenmukaisuutta voi tarkastella tietenkin monelta kantilta jos ajatellaan vaikka veroprosentteja niin vmn oman tilaston mukaan kaksitoistatuhatta euroa vuodessa hankkinut työtön maksoi keskimääräisellä kunnallisveroasteella vuonna kaksituhattakuusitoista veroa kaksikymmentäyksi prosenttia palkansaaja maksoi kahdeksan prosenttia se on erittäin hyvä sen pienituloisen palkansaajan kannalta mutta kyllä se työtön joka maksaa kaksikymmentäyksi prosenttia kokee pikkasen katkeruutta varsinkin jos sitä vertaa siihen että listaamattomien yhtiöiden omistajat nauttivat tällä hetkellä kohtuutonta veroetua jota kaikki asiantuntijat ovat vaatineet korjattavaksi jota hallituksen ministeri orpon asettama työryhmä helmikuussa

rouva puhemies todellakin työllisyys paranee kohinalla ja ja muistan vuosi sitten keskustelut tuolla toisessa salissa kun keskusteltiin näistä työllisyystilanteista niin oppositio huusi silloin kurkku suorana että eivät nämä toteudu nämä teidän tavoitteenne ei niitä työpaikkoja synny nyt me tiedämme että niitä syntyy ihan oikeasti suomen suomen kasvu on tällä hetkellä euroopan parhaasta päästä olkaamme siitä iloisia älkäämme kaivoko

lapsiperheet ja ne joille kunnan palvelut ovat aivan elintärkeitä kun te puhutte asioista niin nostakaa reilusti tosiasiat esille totta kai pienistä marginaaleista voi aina väitellä mutta iso linja on suurin piirtein tässä

puhemies kyllä tämä on mielestäni mielestäni aika kuvaava päivä että täällä ensin zyskowicz kertoo että tuloeroja tarvitaan ja sitten ministeri orpo sanoo että thatcher teki aikanaan kokoomuslaista politiikkaa tai miten päin se nyt menikään mutta yhtä kaikki kaikki ymmärrämme mistä on kysymys näiden lauseiden jälkeen tietenkin tämä on ilon päivä kokoomukselle koska täällä myös keskustapuolueen edustajat kilpaa kehuvat kokoomuslaista veropolitiikkaa olen ollut hyvin järkyttynyt näistä puheenvuoroista mitä keskustalaiset täällä puhuvat niistä on kuulkaa alkiolaisuus hyvin kaukana niin kaukana etten kyllä voi kauempana nähdä niiden olevan edustaja ala nissilä täällä puhui että tuloerot ovat marginaalinen kysymys en en voi tätä ymmärtää mutta yhtä kaikki tämä on nykykeskustan kylmä oikeistolainen linja puhemies mutta se tässä kokoomuksen tuulettelussa kyllä hämmentää että enää kokoomus ei välitä edes lapsiperheistä kyllä minä uskon että edustaja heinosellakin on paljon lapsiperheitä

siitä linjasta mikä viime vaalikaudella oli menossa olimme itse asiassa kuilun partaalla ja jos olisi jatkettu sillä tavalla leikkaaminen olisi jatkuvasti jatkunut saaneet aikaan käänteen tämä on se suuri asia ja tämä meidän pitäisi nähdä en minä puhunut että tulonjakovaikutukset ovat marginaalisia me katsomme verojaostossa varmasti näitä tarkkaankin mitä kaikki nämä päätökset tarkoittavat ja keskustalle on oikeudenmukaisuus tärkeää me haluamme osallistavaa talouskasvua johon otetaan kaikki mukaan mutta nousuvesi nostaa kaikkia laivoja laskuvesi yleensä laskee kaikkia laivoja se että talous lähtee vahvaan kasvuun

arvoisa rouva puhemies toki verotuksella on monta tavoitetta ja verotus on on tietysti kokonaisuus työnteon edistäminen on tärkeä asia mutta ei pidä myöskään unohtaa tätä tulonjakonäkökulmaa ja sitä miten palveluita rahoitetaan sitten on myös ilmastonmuutoksen pysäyttämisen näkökulma jota ei pidä myöskään unohtaa vaikuttaa valitettavasti siltä että tämä hallitus on unohtanut monta verotuksen päätavoitetta jos jos mietitään mitä tässä on tapahtunut niin tuloerot ovat todellakin kasvaneet tämän sanoo nordean ekonomisti ja tämän sanoo tietopalvelu ympäristölle haitallisten tukien määrä jatkaa nousuaan lisäksi tehottomista yritystuista ei ole leikattu jos me mietimme yritysten

puhemies täällä on käytetty tätä nousuvesi metaforaa ja ajateltu että nousuvesi nostaa kaikkia veneitä mutta tosiasiallisesti tässä hallituksen politiikassa pieni ja keskituloiset perheet ovat kuin pieni paatti vuoksen ja luoteen välissä elikkä toisille perheille kompensaatio osuu ja toisille täällä edustaja östman nosti esille esimerkiksi nelilapsisen yksinhuoltajan sitten tappiota tulee se satakuusikymmentä euroa tällä hallituksen kompensaatiopolitiikalla ja sitten toisaalta lapsivähennyksen poistamispolitiikalla

tässä on se suurin syy minkä takia tulojakopolitiikka on tällä hetkellä epäoikeudenmukaista
arvoisa puhemies tämä on tosi tärkeätä keskustelua mutta täällä on myös ilma sakeanaan niin paljon tahallista ja varmaan tahatontakin väärinymmärrystä että silmiä melkein häikäisee tässä on puhuttu puhuttu paljon tuloeroista totta kai me kaikki pidämme tärkeänä että suomi on tulevaisuudessakin pienien tuloerojen maa kuten se tällä hetkellä on se mitä uskoisin että täällä täällä edustaja zyskowicz muun muassa on yrittänyt sanoa on se että kun katsotaan sitä isoa kuvaa muutokset ovat niin marginaalisia että niitä ei ei voida pitää suurina muutoksina

puhemies tässä ei ole kyse mistään tahallisesta väärin ymmärtämisestä vaan siitä että hallituksen puheet ovat ristiriitaisia toiset teistä sanovat että tuloerojen tarvitaan mutta monet sanovat että tuloerojen kasvua ei nähdä hyvänä asiana ja silti te teette veropoliittisia ratkaisuja jotka kasvattavat tuloeroja tämä trendi on aivan selkeä toiseksi ministeri orpo tässä sanoi että verotuksen progressio on tärkeä periaate ja samassa puheenvuorossa ministeri orpo sanoi että työn verotusta pitää keventää mahdollisimman paljon malli jossa siirrytään työn verotuksesta kulutusveroihin jotka ovat tasaveroluontoisia vähentää verotuksen progressiota kokonaisuudessaan se muuttaa sen tulojaollisesti regressiiviseksi regressiiviseksi mikä tarkoittaa sitä että pienituloiset maksavat suhteessa tuloihin enemmän mikä tämä kokoomuksen kokonaiskuva on mikäli tavoite on vähentää työn verotusta mahdollisimman paljon missä verotuksen progressio sitten jatkossa koostuu ja syntyy

arvoisa puhemies verotuksella on monia tehtäviä sen tehtävä on tukea investointeja kasvua työllisyyttä mutta myös tasata tuloeroja kiinnittäisin kolmeen asiaan huomiota jos me haluamme että veropohja vankistuu se tarkoittaa työllisyysasteen nostamista yhden prosentin työllisyysasteen nostaminen tuo kahdeksansataa miljoonaa hyvää julkiseen talouteen tämä on tärkein asia myös julkisten palvelujen turvaamisen kannalta toiseksi kiky ratkaisun yhteydessä tehtiin myös palkkaverotuksen keventämiseen liittyviä ratkaisuja jos niitä ei olisi tehty palkansaajien ostovoima olisi laskenut ja sillä kielteisiä vaikutuksia kasvuun ja työllisyyteen ja kolmas liittyy tulevaisuuteen jos työ polarisoituu automaation robotisaation teko älyn kaikkien seurauksesta niin voi käydä niin että tulee pienipalkkaista työtä ja kovan osaamisen työtä jos keskiluokkainen ja keskipalkkainen työ vähenee nämä keskipalkkaiset ihmisethän maksavat tässä maassa verot niin mistä me

sanoi niin suomessa on kyllä maailman korkeimpia progressiivisia ansiotuloverotuksia tällä hetkellä ja ja voisin tuonne sosiaalidemokraattien puolelle todeta että tämä hallitus on on itse asiassa vahvistanut sitä linjaa sillä kun te panitte solidaarisuusveron alarajan yhdeksäänkymmeneentuhanteen euroon vuodessa tämä hallitus pudotti sen noin seitsemäänkymmeneenkolmeentuhanteen euroon eli tälläkin tavalla on on otettu kyllä huomioon oikeudenmukaisuutta suomi tarvitsee yrittäjiä ja työnantajia ja tätä ei kannata unohtaa pitkään talouselämässä vaikuttanut ystäväni totesi että ilman rikkaita ei kuitenkaan
arvoisa puhemies pitääkö olla kannattavaa mennä pienipalkkaisiin töihin totta kai pitää olla mutta edustaja zyskowicz jos te olisitte tätä mieltä niin sen sijaan että te te olette antaneet uusia veroetuja heille jotka perivät miljoonaperintöjä sen sijaan että te olette antaneet uusia veroetuja apteekkareille kaikkein varakkaimmille henkilöyhtiöille suurmetsänomistajien metsälahjan saajille te olisitte antaneet nimenomaan tälle alepan kassalla olevalle perheenisälle tai äidille mutta mitä te teette sen sijaan te otatte rahaa sieltä perheenisän tai äidin jolla on lapset koulussa verotus alepan kassalla kiristyy ja samaan aikaan veroedut apteekkareille miljoonaperintöjen saajille ja suurmetsänomistajille jatkuvat edustaja zyskowicz te puhutte kauniisti ihmisistä jotka tekevät pienellä palkalla työtä vaikkapa siellä alepan kassalla mutta missä ovat ne teot oikaiskaa verotusta siihen että työ on kannattavaa siellä alepan kassalla ei tarvita lisää tuloeroja vuosi vuodelta
arvoisa rouva puhemies kuten edustaja lindtman aikaisemmin totesi meillä ei ole oikeutta omiin faktoihin eli pienituloisten noin kaksituhatta euroa kuussa tienaavien verotus kevenee ensi vuonna hallituksen tekemien ratkaisujen perusteella

ja haittojen verotukseen mutta toisaalta sanovat että ei missään tapauksessa veroratkaisu saa tuloeroja aiheuttaa miten te vihreät yhdessä toteutatte sen että te siirrätte painopistettä työnteon verottamisesta esimerkiksi haittojen ja kulutuksen verottamiseen ilman että sillä on kielteisiä tulonjakovaikutuksia edustaja andersson voi kertoa miten asia oikeasti on

nyt on syytä pitää mielessä että keskeisiä ongelmia tässä isossa kuvassa ovat pienituloisuuden kasvu työttömyys suhteellisen ja absoluuttisen köyhyyden lisääntyminen ja yhteiskunnan kiihtyvä eriarvoistuminen

ole saaneet sitä hyvää takaisin ministeri orpo pidättekö tätä tuloveroesitystänne tästä näkökulmasta oikeana ja riittävän vahvasti kaikkien suomalaisten hyvinvointiin ohjaavana valtiovarainministeriö kuitenkin toteaa muistiossaan hallituksen esittämien tuloverojen tuloerovaikutuksista näin

ei voida verotuksella hoitaa on tärkeää että nyt kun talous kasvaa ja verotulot lisääntyvät muistetaan ne joilta on leikattu raskaasti ja jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa tässä tilanteessa on siis suunnanmuutoksen paikka tänä päivänä se vanha periaate että verotetaan raskaammin sitä mikä on huonoa tarpeetonta tai haitallista yhteiskunnalle ja toisaalta verotetaan kevyemmin sitä mikä on hyödyllistä ja tarpeellista ihmisille ja yhteiskunnalle on hyvä periaate se johtaa siihen että saastuttamista keinottelua terveyden vaarantamista verotetaan raskaammin mutta työtä yrittämistä ja esimerkiksi lasten asemaa vahvistetaan kevyemmällä verotuksella
ennen ministeriä vielä edustaja tolppanen arvoisa puhemies
on ehkä hyvä muistaa että pienituloisuusraja suomessa on tuhatsatakahdeksankymmentäviisi euroa ei kaksituhatta euroa sen lisäksi voitte olla ihan huolissaan siellä oikealla reunalla perustyöttömyysturvalla jää asumismenojen jälkeen seitsemänkymmentäyksi prosenttia

minimitulosta millä pitäisi tulla toimeen tämän rajan alapuolella suomessa elää liki puoli miljoonaa ihmistä ja heihin kuuluvat muun muassa kaikki takuueläkeläiset kaikkiaan meillä on köyhyysrajan alapuolella eläviä ihmisiä tällä hetkellä

joista nyt puhun ei valtion vero ohjelma yllä sen takia että he he eivät maksa valtionveroa mutta sen sijaan heitä koskettavat työttömyysturvan leikkaukset lapsilisien leikkaukset erilaiset muut tasaverokorotukset ja muut

arvoisa rouva puhemies vielä tähän tuloerokeskusteluun se gini kertoimen muutos vmn arvion mukaan on siis nolla pilkku nolla yksi prosenttiyksikköä se on hyvin pieni käytännössä neutraali voisi käyttää tällaista ilmaisua ja minusta se on se on hyvä siinä tilanteessa että talous kasvaa koska niin vahvan talouskasvun aikana jollaisessa me nyt olemme tällä hetkellä tuloerot tuppaavat kasvamaan enemmän joka tapauksessa tämä päätösperusteinen tuloerojen kasvu on on lähes neutraali mutta näissä laskelmissa ei oteta huomioon dynaamisia vaikutuksia sitä että talous kasvaa ja ihmiset työllistyvät niitä ei ole otettu näissä huomioon joten ne kannattaa siis huomioida jälleen kerran palaan taas siihen kuten tekin palaatte omaan agendaanne työllisyys paranee se on paras keino eriarvoisuuden poistamiseen hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden

tulonsiirtojen takaamiseen myöskin jatkossa sen eläkelupauksen lunastamiseen ja sen palvelulupauksen lunastamiseen jotka on hyvinvointiyhteiskunnassa annettu ainoastaan korkea työllisyysaste kuten edustaja ihalainen sanoi takaa tämän ja siksi työ ja työn linja ovat hallituksen talous ja hyvinvointipolitiikan ydin ja ytimessä ja siksi tämä veroratkaisu jota me nyt käsittelemme ja joka painottuu työn verotuksen

kiristymisen estämiseen on niin oleellinen osa meidän politiikkamme valittua linjaa mahdollisimman monelle ihmiselle töitä mahdollisimman alhainen kynnys ottaa työtä vastaan se on hyvää ja ja järkevää talouspolitiikkaa ja veropolitiikka tukee sitä talouskasvua jossa me nyt tällä hetkellä elämme sitten muutamia kommentteja

valtiovarainministeriön verotyöryhmä joka työskenteli tosiaan päätyi siihen että pienten ja keskisuurten listaamattomien yritysten verotusta olisi kiristetty kahdellasadalla viiva kolmellasadalla miljoonalla eurolla me olimme yksiselitteisesti hallituksessa sitä vastaan pienet ja keskisuuret yritykset ovat juuri ne joihin me kaikkien eniten odotamme että uusia työpaikkoja syntyy ne ovat niitä joista me uskomme että syntyy uusia uusia menestystarinoita tuhansien ihmisten työpaikkoja siksi ei olisi mitään järkeä tässä tilanteessa jossa jossa meidän kilpailukykymme on parantunut ja

pyrkivät kansainvälisille markkinoille että me asettaisimme esteitä heidän työnsä kasvulle siksi me emme toteuttaneet näitä virkamiestyöryhmän esityksiä ja tämä työryhmä on eri asia kuin tiekartta asia koska se keskittyy yritysverotuksen uudistamiseen niitä ei kannata sotkea keskenään tiekartassa nimenomaan valmistaudutaan siihen että työelämä ja verotus kokonaisuudessaan ovat niin suuressa muutoksessa että huolehdimme tulevasta veropohjasta no sitten indeksitarkastus edustaja essayah kysyi siitä kyllä tehdään se on hallitusohjelmassa määritelty tehdään asteikkoihin tarkastus kaikkina vuosina

vuodelle kaksituhattakahdeksantoista se on kaksisataa miljoonaa euroa johon on laskettu muistaakseni puolentoista prosentin inflaatio taustalle solidaarisuusvero

on yksivuotinen

hallituksen lähtökohtana on että ratkaisu on kaksivuotinen mutta vuoden yhdeksäntoista veroratkaisu tehdään yhtenä kokonaisuutena vajaan vuoden päästä budjettiriihessä nyt me teemme yhden vuoden ratkaisun siltä osin vielä kerran totean lapsiperheiden osalta ei tätä voi katsoa vain yksi rivi kerrallaan vaan pitää katsoa lapsiperheiden kokonaisuutta ja väitän että varhaiskasvatusmaksujen alentaminen on monta monta kertaa suurempi ja vaikuttavampi toimenpide

me haluamme me haluamme purkaa tässä samalla kannustinloukkuja jotka ovat yksi meidän keskeisiä huolenaiheitamme että kun meillä aukeaa työpaikkoja niin se työ kannattaa ottaa vastaan tämä on tähän mennessä tehdyistä päätöksistä merkittävin yksittäinen kannustinloukkuja purkava päätös ja minä toivon että perhevapaauudistuksella saadaan sitten seuraavat askeleet myöskin naisten työllisyysasteen osalta köyhyys köyhyys se on niin että paras tapa estää köyhyyttä auttaa heikommassa asemassa olevia ihmisiä on pitää huolta julkisesta taloudesta siksi meidän pitää noudattaa tiukkaa finanssipolitiikan linjaa siksi me emme voi perua päätöksiä indeksitarkistusten jäädyttämisestä kun

arvoisa puhemies edustaja zyskowicz kun me puhumme tässä salissa tuloeroista ja ja tuloerojen kasvusta ilmiönä niin me emme puhu siitä mikä on se pankkitilin saldo työttömän tai alepan kassan näiden ihmisten välillä viime viikolla me keskustelimme tässä salissa opiskelijoiden asumistuesta ja kysyitte silloin mistä oikein on on kyse ja silloin toimitin teille materiaalia voin toimittaa teille myös materiaalia tuloerotutkimuksesta kun selkeästi sille on tarvetta kuitenkin tästä viimeisimmästä kysymyksestänne minun mielestäni se oli ihan oleellinen esititte sen vihreille ja ja haluaisin kyllä saada siihen vastauksen mitä linjaa vihreät ajavat haluatteko te kaventaa tuloeroja kun kuitenkin verotuksen puolella vain osa verotuksessa on progressiivista ja kulutusverojen kiristäminen iskee kaikkein

nostamalla välillisiä veroja niin taakka siirtyy hyvätuloisille joilla verotus ei ole keventynyt mutta siihen tuli vielä välilliset verot päälle sen lisäksi kun puhutaan tuloeroista ei ole hyvä tilanne että se ylin kymppidesiili lähtee karkaamaan se on huono juttu yhteiskunnan vakaudelle mutta jos ykkösen ja kakkosen välillä tulee enemmän eroa sinne tulee se kannustin ja niitä kannustimia on pakko katsoa koska jos ei ole kannustinta tarttua toimeen niin hyvinvointiyhteiskunta tämä yhtälö muuttuu mahdottomaksi tällä hetkellä se kannustin ei ole riittävän hyvä pienituloisten

arvoisa rouva puhemies edustaja marinille kiitos toimittamastanne materiaalista en puhunut siitä mikä on työttömän tai alepan kassalla olevan työntekijän pankkitilin saldo vaan puhuin samasta mistä edustaja vartia puhui kun hän sanoi ensimmäisen ja toisen desiilin välillä olevasta tuloerosta eli puhuin siitä että sen joka nousee aamukuudelta ja menee alepan kassalle on saatava käteen enemmän kuin sen joka ei nouse eikä mene tämä on myös edustaja uotila vastaus teille kun kysyitte että miksi työttömyysturvatulosta ei saa tehdä samoja vähennyksiä kuin palkkatulosta siksi että halutaan suosia palkkatuloa mitä vihreisiin tulee edustaja vartia selvitti asian hienosti puututaan vaan työnantajamaksuihin mutta kun vihreät sanovat että painopistettä on siirrettävä työnteon verottamisesta kulutuksen ja haittojen kuten tupakoinnin ja muiden verottamiseen niin tämä vaikuttaa kielteisesti gini kertoimeen miten te samalla olette huolissanne siitä kehityksestä jospa edustaja yanar kertoisi sen puolen

puhemies minä pidän ihan kohtuullisena että sitä alepan kassaa tai sitä lastentarhanopettajaa joka hankkii kaksituhattakaksisataa euroa kuukaudessa ja jolta te olette vieneet nyt lomarahoista kolmanneksen ei veroteta kohtuuttoman kovasti vaan mahdollisimman kevyesti mutta puutuin siihen että kun samaan aikaan vuoden kaksituhattakuusitoista vmn tilastojen mukaan työtöntä joka ansaitsee vain kaksitoistatuhatta euroa vuodessa

arvoisa arvoisa puhemies verotuksen painopisteen siirtäminen tuloverotuksesta pääomaan kulutukseen saastuttamiseen voi tehdä tosi monella tavalla ei tietenkään pidä siirtää kaikkea kulutukseen voin antaa muutaman esimerkin esimerkiksi kiinteistöveron nostaminen josta taloustieteilijät ovat laajasti puhuneet voi olla yksi yksi näkökulma se voi olla jopa progressiivinen kuten sitä on joskus työryhmissä ehdotettu osinkoverotuksen kiristäminen ottaa suoraan kymppidesiililtä se on myös vaihtoehto pääomaverotus on myös vaihtoehto eli eli tässä on muutama esimerkki voisin vielä esittää kysymyksen ministerille näistä näistä fossiilisten tuista kun puhutaan verotuksesta aikooko hallitus toteuttaa parempaa ilmastoystävällistä veropolitiikkaa siellä on monia tukia jotka maksavat aivan valtavasti meille kaikille aiotteko tehdä asialle jotain

kenenkään kansalaisen ei pidä joutua tilanteeseen että miettii kannattaako tai voiko ottaa työtä vastaan vai ei jos joku ottaisikin työtä vastaan niin hetken kuluttua hän miettii mihin viidakkoon joutuu saako tukia enää sen jälkeen kun se työ loppuu jos ajattelee pienituloisia eläkeläisiä ja omaishoitajia heidän tilanteensahan on todella karu tällä hetkellä mielestäni voisi ajatella että omaishoitajien verotusta tarkistettaisiin niin että heitä ei verotettaisi ollenkaan se työ on niin arvokasta mutta varsinainen kysymys ministeri orpolle usein kokoomuskin on puhunut sairaanhoitajien tilanteesta juttelin kanssa viikonloppuna hän tekee palvelutaloon päivätyötä viitenä päivänä viikossa hyvin vastuullisesti pitää työstään hänen käteensä jää tuhatviisisataa euroa verojen jälkeen

rouva puhemies täällä on perätty kokonaiskuvaa ja kyllähän talouden kokonaiskuva on se että talous kasvaa suomella menee paremmin jopa verotulokertymät ovat parempia kuin aikaisemmin valitettavaa on ollut se että oppositio on kuitenkin kritisoinut vaikkapa tätä lapsivähennyksen itse asiassa edellinen eduskunta valtiovarainvaliokunnan mietinnössä itse totesi sen ongelmallisuuden sikäli että verotukseen ei tulisi luoda pysyvää rinnakkaista lapsilisäjärjestelmää koska se olisi tukijärjestelmän kannalta tehotonta ja vähentäisi järjestelmän selkeyttä ja läpinäkyvyyttä

kyllä tämä on käsittämätöntä tänä aikana täällähän keskustellaan siitä että kun varat on yhteiskunnalla tiukassa ja on jouduttu säästämään miten se tehdään mahdollisimman oikeudenmukaisesti nythän on selvinnyt tässä keskustelussa että ei sillä olekaan niin väliä tehdäänkö tämä oikeudenmukaisesti vaan tuloeroja siis kerta kaikkiaan tarvitaan se on tänään käynyt selville ja se tuntuu minusta tosi pahalta edeltävällä hallituskaudella osoitettiin että säästää voidaan myös niin että se tasaa tuloeroja ja tällä hallituskaudella on osoitettu että säästää voidaan tavalla joka lisää tuloeroja tämä on minusta niin erikoinen tapa että minä en usko että se on laajasti hyväksytty periaate arvoisa puhemies on pakko ottaa kantaa myös tähän lapsivähennyksen poistamiseen on aivan selvää että että ei voi olla niin kuten hallituksen argumentti on että lapsivähennyksen poistaminen kompensoidaan sillä että otetaan päivähoitomaksuissa alennus käyttöön tosiasiassa siis lapsivähennys alentaa neljältäsadaltakahdeltakymmeneltäviideltätuhannelta ihmiseltä

puhemies yksinhuoltajaäiti jolla on neljä lasta ei ole kiinnostunut gini kertoimista progressiosta tai prosenteista meillä on kaikilla täällä salissakin kokemusta siitä että joskus prosenttilukujen ja eri lukujen ymmärtäminen voi tuottaa haasteita siksi minä edelleen kysyn ministeri orpolta kun ette vastannut siihen aikaisempaan kysymykseen kun hallitus antaa näin paljon kaksisataaneljäkymmentä euroa ja ottaa neljäsataa euroa kun lapsivähennys poistetaan

arvoisa puhemies mitä tulee tähän lapsivähennykseen niin edustaja kulmuni totesi juuri niin kuin se oli silloin kun sosiaalidemokraatit olivat viime kaudella hallituksessa te itse sääditte sen määräaikaiseksi te olitte valtiovarainvaliokunnassa tekemässä sitä mietintöä jossa todetaan että se ei oikeasti ole toimiva ei voi väheksyä sitä mitä edustaja östman sanoi että joillekin perheille se tuntuu kovalta leikkaukselta ja se sitä onkin tämä pitää jollakin tavalla muuten hoitaa mutta lapsivähennys oli erittäin huonosti rakennettu systeemi ja rinnakkainen lapsilisään mitä tulee tuloeroihin niin jos oikeasti katsoo miten ne ovat kehittyneet vuosikymmenten aikana nehän repesivät nehän repesivät silloin kun oli lipposen ykköshallitus kun katsotaan pitkällä tähtäimellä niin ei tämän hallituksen aikana tapahdu kuin ihan pientä muutosta tässä mikä on sinänsä hyvä asia sitten se että sosiaalidemokraatit puhuvat koko ajan apteekkarivähennyksestä semmoista hallitus ei ole tehnyt se on apteekkareitten halventamista ja niiden yli kahdensadantuhannen yrittäjän jotka hyötyvät yrittäjävähennyksestä halventamista että sanotaan

arvoisa puhemies ainoa edustaja joka täällä on puhunut apteekkarien halventamisesta on lohi itse kysymys on siitä onko se vähennys järkevä taloudellisesti ja työllisyyden kannalta se on moneen kertaan tutkittu ei ole se on vain veroetu teidän taustaryhmillenne hyväosaisille taustaryhmille mitä tulee vielä tähän keskituloisten lapsiperheiden erityisveronkiristykseen jonka hallitus on ensi vuodelle suunnitellut niin siinä mietinnössä todella todetaan että silloin pitäisi katsoa toista puolta eli niitä lapsilisiä mitä te teette edelleen indeksit on jäädytetty kiristätte keskituloisten lapsiperheiden verotusta ja jäädytätte leikkaatte indeksin verran lapsilisiä edustaja zyskowicz siellä alepan kassalla toimeentuloon että siellä tullaan toimeen ei tarvita suurempia tuloeroja joita te nyt tämän hallituksen budjettiesityksessä esitätte kun te puhutte niin kauniisti siitä työstä jota tehdään siellä kassalla niin minkä takia te sitten kiristätte lapsiperheiden

arvoisa puhemies otin tämän apteekkarivähennyksen esille vain sen takia että kutsutte yrittäjävähennystä tällaisella nimellä ja se ei pidä paikkaansa meillä oli viime vuonna viisisataayhdeksänkymmentäneljä apteekkaria suomessa mutta tästä yrittäjävähennyksestä hyötyy yli kaksisataakolmekymmentätuhatta yrittäjää jotka toimivat toiminimellä tai henkilöyhtiömuodossa ei näitä yrittäjiä voi väheksyä ja sitä helpotusta jota tämä tuo näille yrittäjille tasa arvon näkökulmasta koska osakeyhtiöitten verotusta laskettiin niin reilusti viime vaalikaudella on oikeudenmukaisuuskysymys että otetaan nyt huomioon myös nämä pienyrittäjät jotka toimivat toiminimellä ja kommandiittiyhtiöinä avoimina yhtiöinä te lähdette heitä nyt mollaamaan täällä ja

ensinnäkin vihreät kun kannatatte painopisteen siirtämistä työnteon verottamisesta kulutuksen ja haittojen verottamiseen esimerkiksi että mieluummin verotetaan tupakointia lisää ja työntekoa vähemmän niin te ette pääse karkuun sitä muun muassa edustajien andersson ja marin ja allekirjoittaneen esittämää kysymystä että tämähän merkitsee sitä että gini kerroin menee väärään suuntaan tämä sama kysymys demareille oletteko oikeasti sitä mieltä että jotta se gini kerroin osoittaisi oikein niin kiristetään sitten työnteon verotusta ja alennetaan tupakan verotusta koska tupakkavero on hyvin regressiivinen vero sitten edustaja lindtman ei sen alepan kassan toimeentulo mutta jotta sen työttömän kannattaa pyrkiä sinne alepan kassalle töihin niin siihen tarvitaan tuloeroa niin että se joka nousee ja menee sinne kassalle tienaa

puhemies ymmärrettävistä syistä täällä hallituspuolueiden edustajat haluavat jättää systemaattisesti huomiotta sen verotuksellisen näkökulman mistä vihreät ovat puhuneet kaksi vuotta ja se liittyy verohelpotuksiin jotka liittyvät ympäristöä saastuttavaan paljon energiaa kuluttavaan teolliseen toimintaan meidän verotuksellinen kärkipuheemme on on ollut viimeiset kaksi vuotta edustaja zyskowicz se että hallitus jakaa satoja miljoonia euroja näitä valtion tutkimuskeskuksen tehottomiksi toteamia verohelpotuksia ja se tuntuu olevan hallitukselle pyhä lehmä johon ei haluta kajota ollenkaan mutta mitä tulee lapsiperheisiin arvoisa puhemies edustaja lohi toteaa että tämä lapsivähennysten poisto pitää jollakin muulla tavalla hoitaa ja ministeri orpo vastaa että se hoitokeino olisi päivähoitomaksujen alennus minä totean että lapsiperheissä on lapsia jotka kasvavat vauvasta ensin päiväkoti ikäiseksi ja sitten koululaiseksi ja väitän että kouluikäisten lasten perheissä kuluja on vielä enemmän kuin pikkulapsiperheissä ja näitä perheitä tällainen päivähoitomaksujen alennus ei auta

kuitenkin selkeästi näkyy se että verotus on kokonaisuus ja meidän tulee tarkastella tarkastella näitä kaikkia asioita on olennaisinta että työn verotus kevenee kaikissa tuloluokissa ja sitten kiristys säilyy solidaarisuusveron osalta sen alarajan säilyessä nykyisellä tasolla mitä tulee sitten näihin välillisiin veroihin niin pienituloistenkin osalta on tärkeää että arvonlisävero ei nouse ja kyllä kiinteistöverokin rupeaa olemaan pikkuhiljaa tapissa koska se heijastuu sen jälkeen vuokriin ja haja asutusalueella omakotitalojen kiinteistöverot rupeavat olemaan jo niin korkealla tasolla että ne eivät vastaa

rakennusten arvoa ja tärkeää on sitten se että yle vero poistuu kolmesataayhdeksänkymmentätuhatta ihmistä pienituloista ihmistä jää tämän veron ulkopuolelle

rouva puhemies ministeri orpo perusteli miksi lapsiperheiden tulovähennykset on otettu pois ja kertoi siitä mitä hyviä sosiaali etuuksia lapsille on tullut mutta jäin miettimään sitä kuinka ne lapsiperheet joiden lapset ovat koulussa hyötyvät tästä tilanteesta näyttää olevan niin että nimenomaan nämä koulussa tulevat olemaan nyt kaikkein heikoimmassa asemassa koska niille ei tule sitä vastaavaa sosiaalihyötyä mitä nyt on luvattu silloin lapsilla on kulutus kovimmillaan he syövät eniten he kuluttavat vaatteita heidän tarvitsee käydä liikuntaurheilussa tai jossakin muualla kavereitten kanssa leikkimässä semmoisissa paikoissa missä täytyy olla harjoitusvuoroja ja muita tämmöisiä niin että kulut ovat korkeimmillaan ja siihen olisi kyllä tarvittu tämmöisen verovähennysoikeuden ylläpitäminen edelleenkin
arvoisa

että olemme yhtä mieltä tässä salissa siitä että että on edistettävä nimenomaan työtä lisääviä toimia ja työllisyyden nostoa olemme yhtä mieltä myös siitä että on päästävä kannustinloukuista eroon ja ja lisättävä kannustavuutta on hyvä että työn verotus ei kiristy ensi vuodelta ja palkansaajien verotusta kevennetään lähes

mutta mitä tulee sitten siihen olemmeko yhtä mieltä verotuksen linjasta kyllä tulevaisuuden kestävien ratkaisujen näkökulmasta on tärkeää nimenomaan se että me löydämme yhteisen näkemyksen siitä että jos työn ja yrittäjyyden verotusta tullaan siirtämään kulutuksen ja hyödykkeiden ja haitallisten verojen suuntaan niin miten se tehdään kyllä hyvä veropolitiikka on kauaskantoista ennustettavaa ja kannustavaa ja se on siten myös kokonaistaloudellista kysynkin ministeri orpolta

tulevaisuudessa saataisiin sellaista vaikuttavaa veropolitiikkaa jossa olisi keskeisenä

tässä vaiheessa on varmaankin hyvä kiittää ministeri orpoa siitä että meillä on tilaisuus keskustella budjetin tulopuolesta ja näistä veroista tätä toivoin jo viime vuonna ja olen iloinen että se on järjestynyt samalla joudun kuitenkin hiukan oikomaan sitä mitä ministeri sanoi tästä yritysverotyöryhmän esityksestä se ei nimenomaan halunnut kiristää yritysten verotusta vaan osingonsaajien verotusta se on tässä tärkeää huomata olen itse ollut yrittäjä yli kolmekymmentä vuotta ja voin itse tunnustaa että se on turhan avokätinen kun se oletettu nimellistuotto on mitoitettu kahdeksaan prosenttiin ja nykyisissä korko oloissa nolla olisi lähempänä totuutta tätä hetemäen työryhmä esitti jo edellisen porvarihallituksen aikana mutta silloinkaan ei uskallettu ryhtyä toimeen omistaminen toisin sanoen on tämän hallituksen erityisessä

jo kauan sitten yhtiöittänyt liiketoimintansa ja te kun viime vaalikaudella annoitte neljän pilkku viiden prosentin alennuksen pääomaverotukseen niin sitä kautta he saivat jo tämän hyvityksen kun nyt te mollaatte tätä yrittäjävähennystä te mollaatte niitä kymmeniä kymmeniä satojatuhansia pieniä yrittäjiä jotka hyötyvät nyt tästä yrittäjävähennyksestä kun teillä on aina tapana puuttua yhteen yksityiskohtaan olkaa nyt edes kerran sen verran suoria ja reiluja että sanotte tästä asiasta niin kuin se on tällainen jonninjoutava ihmisten pilkkaaminen ja väheksyminen ei oikein tunnu hyvältä tärkeintä on kuitenkin että suomalaiset yritykset menestyvät ja jokainen pieni yritys toivon mukaan jonain päivänä on tilanteessa että on varaa palkata yksi työntekijä lisää jolloin tämä työttömyysongelma on

arvoisa puhemies vielä kerran ja ja ihan ihan maltilla tästä hallituksen räätälöimästä veroedusta todella on niin että yli puolet yli puolet näistä menee kahteen ylimpään tuloluokkaan ja olen lähes vakuuttunut siitä että toisin kuin hoskonen antaa ymmärtää yhtään apteekkaria jotka lakisääteisesti toimivat henkilöyhtiönä joiden pitää toimia henkilöyhtiönä ei varmasti löydy muualta kuin näistä kahdesta ylimmästä tuloluokasta ja tämän vuoksi tämä nimitys on aivan oikea koska se kuvaa sitä kuinka epäonnistunut tämä teidän vero etunne on etenkin kun te vaikenette siitä mikä sen hyöty on työllisyydelle se on asiantuntijoiden ja oman esityksennekin mukaan lähes nolla sen sijaan kuten edustaja harakka toi esiin jos te oikeasti haluaisitte pienten pienten yritysten toimintaedellytyksiä parantaa te ottaisitte kopin tästä sdpn esityksestä nostaa arvonlisäverovapaan toiminnan

todellakin asianajajat tilintarkastajat apteekkaritkin toimivat osakeyhtiömuodossa hyvin paljon kun apteekkari toimii toiminimellä hän ei voi maksaa itselleen palkkaa tämäkin pitäisi ottaa vertailussa huomioon sillä tavalla teidän tilastonne vääristelee arvoisa puhemies me olemme antaneet todella sen eläkelupauksen palvelulupauksen hyvinvointilupauksen ja on tärkeätä että niihin pystymme vastaamaan ja sen takia verotuksen tiekartassa myöskin sosiaaliturvajärjestelmän uudistamisessa on erittäin tärkeätä että katsomme kun maailma muuttuu veropohjat muuttuvat työ muuttuu että me siinäkin maailmassa pystymme verottamaan oikeudenmukaisesti sillä tavalla että hyvinvointi turvataan totta kai oikeudenmukaisuus on tärkeää me tulemme verojaostossa katsomaan näitä tulovaikutuksia ja evästämään tätä se on ilman muuta selvä asia mutta tämä suuri kuva pitäisi nähdä meidän täytyy pystyä tulevaisuudessa vastaamaan näihin hyvinvointilupauksiin sen takia nyt esimerkiksi lisätalousarviossa saimme verotuloja lisää yhteisöverotuotto

arvoisa puhemies yrittäjävähennystä on syytä tietysti tarkastella ja ottaa tämä kritiikki vakavasti ja kun tiekarttoja tehdään tutkia siinä miten sitä voitaisiin kohdentaa niin että se hyödyntää todella niitä joita ajateltiin silloin kun sitä luotiin

pienituloisten osuus on myös laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana noin neljästätoista prosentista yhteentoista prosenttiin eli opposition on turha vääristellä että pienituloisten määrä olisi kasvanut tai tuloerot olisivat meillä kansainvälisesti korkealla tasolla näin ei ole

sitten osan mielestä se on marginaalinen asia ja osan mielestä niitä tuloeroja tarvitaan toinen asia josta olemme yhtä mieltä on se ilmeisestikin että lapsiperheiden enemmistön osalta verotus kiristyy sitä perustellaan sillä että ne joilla on päivähoidossa lapsia ja jotka ovat tähän mennessä maksaneet maksuja saavat kevennyksen pidetäänkö sitä sitten oikeana vai ei se on ehkä arvostuskysymys otan yhden lisäasian josta on tähdellistä puhua ja se koskee eläkeläisten verotusta valtiovarainvaliokunta sai selvityksen josta käy ilmi että eläkeläisiä on edelleenkin tuloryhmissä jotka maksavat enemmän veroa kuin työssä olevat ja kun edustaja ala nissilä puhui täällä näistä lupauksista niin selkeä lupaus on ollut tämänkin hallituksen ministereiltä ja puolueilta että eläkeläisiä ei verotettaisi ankarammin kuin työssä olevia nyt on syytä kysyä tämän lupauksen perään milloin hallitus aikoo käydä tämän lävitse niin että eläkeläisten verotus järjestetään yhdenmukaisesti palkansaajien verotuksen kanssa

olemme varmasti kaikki samaa mieltä myös siitä että julkinen talous täytyy tässä maassa saada kuntoon mutta olen täysin vakuuttunut että leikkaamalla kaikkein vähätuloisimmilta kaikkein köyhimmiltä se ei varmastikaan onnistu haluan kysyä teiltä ministeri orpo tiedättekö te että esimerkiksi lapsilisät pienentävät määrällään perustoimeentulolla elävien perustoimeentulotukea eli he eivät saa sitä lapsilisää käyttöönsä samalla tavalla kuten me saamme tiedättekö että lapsiköyhyys on lisääntynyt meillä on tänä päivänä tässä maassa laskennallinen asuntotulo mukaan lukien satakolmekymmentäkaksituhatta köyhää lasta he elävät siinä kuudensadankuudenkymmenentuhannen ihmisen joukossa

meidän sinisilmät meidän ruskeatukat meidän elovenatytöt ja pojat meidän reippaat ruskeasilmäiset ja mustatukkaiset pikkupojat ja tytöt he elävät

toivoisin tosiaan että ministeri orpo vastaisitte tähän eläkeläisten köyhyys ja verotuskysymykseen kuten myös siihen mitä perussuomalaisten ryhmästä nostimme edustaja elomaan elomaan kanssa esille omaishoitajiin liittyen edustaja zyskowicz minä olen kanssanne samaa mieltä olen kiertänyt paljon yritysvierailuilla viime viikonloppuna tuolla pohjanmaalla myös ja kuulin siellä sen että sinne ei saada työntekijöitä eikä kysymys ole siitä etteikö työtä olisi tarjolla työtä on tarjottu suomalaisille mutta he eivät viihdy siinä työssä he kokevat että on parempi olla tekemättä mitään ja minun mielestäni tämä on sellainen yhtälö mikä pitäisi pystyä suomessa ratkaisemaan saatteko te sinne ministeriöön tiedon näistä tapauksista jollakin tavalla että kun työ aloitetaan ja työ keskeytetään niin mitkä ovat ne taustat että työtä ei ole halunnut

puhemies me kaikki tässä salissa olemme varmasti sitä mieltä että työnteon tulee aina olla kannattavaa vaikka tämä esimerkki mistä edustaja juvonen äsken kertoi ja että silloin kun ottaa työtä vastaan rahaa pitää jäädä enemmän käteen kuin silloin kun kun eläisi pelkillä tuilla sen takia on on hienoa että että tämä hallitus kokeili perustuloa ja haluaisin kysyä mitä mitä tuloksia sieltä on tullut ja aiotteko laajentaa tätä kokeilua nythän siihen oli valittu vain aika kapea ryhmä jotta nähdään myös nämä dynaamiset vaikutukset kun perusturvaa ruvetaan uudistamaan on tärkeää että meillä on on riittävästi kokeilutietoja

on osunut näihin ihmisiin todella kipeästi nyt kun on on ollut jaettavaa nämä indeksileikkaukset pitäisi perua
arvoisa puhemies palataanpa nyt tähän isoon kuvaan mistä hallituksen budjettipolitiikassa on kyse toivon että hallituspuolueiden kansanedustajat ihan kukin tykönänsä miettivät todella teidän mielestänne oikeudenmukaista että taloutta sopeutetaan niin että pienituloisilta ihmisiltä leikataan köyhiltä opiskelijoilta eläkkeensaajilta lapsiperheiltä viedään oikeasti tärkeitä euroja taskusta pois ja vastaavasti sitten taas annetaan erittäin hyvätuloisille yhteiskunnan kaikkein varakkaimmille ja vauraimmille lisää verohelpotusten kautta

puhemies kyllähän tuloerojen kasvussa spesialistit löytyvät salin siltä laidalta ei tarvitse kuin tilastokeskuksen tilastoja katsoa milloin ne tuloerot nousivat eniten lähes kymmenen prosenttia ne silloin kun edustaja viitanen on aloittanut täällä eduskunnassa lipposen hallituksen aikana silloin tuloerot ovat todellisuudessa kasvaneet verrattuna tähän päivään kysyisinkin ministeri orpolta onko tuloerojen kasvu nyt jotenkin suurempaa kuin se on ollut ollut aiemmin mutta kyllä minua myös loukkaa se että apteekkarivähennykseksi kutsutaan tätä tätä yrittäjävähennystä joka on ennen kaikkea oikeudenmukaisuuskysymys ei pienyrittäjällä ole sellaista sosiaaliturvaa ei ole sellaisia etuja ei ole sijaisia ja niin edelleen mitä esimerkiksi palkansaajilla on puhumattakaan sitten isommista yhtiöistä tämä että yrittäjävähennys saatiin aikaan on ennen kaikkea oikeudenmukaisuuskysymys pienyrittäjille

tasattiin ja tällä kaudella tuloerot kasvavat kannattaa katsoa tämä puhemies toinen tärkeä asia kun puhuttiin näistä lupauksista mitkä edustaja heinäluoma äsken nosti esiin oli se että että paitsi että lapsiperheiden verotus kiristyy niin toinen pettymys tietenkin on se että verolupaus joka aikanaan annettiin eläkkeensaajille petettiin heti hallituskauden alussa jolloin kasvatettiin veroeroa palkansaajiin tätä veroeroa ei koskaan korjattu minulla on tässä kädessäni

valtiovarainvaliokunnan puitteissa jaettu nyt minä kysyn minä kysyn koska kokoomus korjaa tämän verovirheensä ennen vaaleja kovasti sanottiin että tämä on kokoomukselle esimerkiksi kerta kaikkiaan äärimmäinen kynnyskysymys ja sitten yhtäkkiä hupsista vain kävi toisin päin nyt odotamme

täällä puhutaan nyt tuloeroista niin että tuloerot olisivat paha asia minä olen sitä mieltä että tuloerot eivät ole paha asia siinä kohtaa kun tuloero toimii kannusteena opiskella kehittää itseään ja hakeutua työhön elikkä silloin kun työstä saa enemmän kuin toimettomuudesta silloin tuloero on kannuste ja silloin se on hyvä asia sellainen tuloero meillä pitää tässä yhteiskunnassa olla jotta työllisyys kasvaa jotta ihmisten kannattaa kehittää itseään opiskelemalla pyrkiä eteenpäin ja parempaan toimeentuloon tämä on täysin selvä asia ja

pari asiaa ensinnäkin kysymykseen että jos siirrytään työn verotuksesta haittojen verotukseen sehän kasvattaa tuloeroja esimerkkinä edustaja zyskowiczille ja marinille myös jos lisätään esimerkiksi no nostetaan polttoaineen verotusta sadalla miljoonalla ja siirretään suoraan se sata miljoonaa alimmille viidelle tulodesiilille jolloin tuloerot eivät kasva ja työn verotuksesta on siirrytty haittojen verotukseen toisin sanoen tuloerot eivät välttämättä kasva riippuu siitä miten se tehdään sitten tämä herkullinen kun täällä on nyt päästy puhumaan apteekkarivähennyksestä kaikille paikalla oleville tiedoksi apteekkarit tienasivat viime vuonna keskimäärin noin kolmesataaviisikymmentätuhatta euroa keskimäärin koko alalla viranomaisten suojaamana jos te haluatte eroon tämmöisestä apteekkarivähennyksestä joka on kohtuuton avataan ne markkinat otetaan sieltä se löysä pois ja lasketaan lääkkeiden hintoja nyt olisi hallitus oikeasti porvarihallitus anellen menisin polvilleni jos se olisi suotavaa tehkää se

puhemies ensinnäkin on ihmeteltävä vielä kerran tätä lapsivähennyksen poiston perustetta ministeri orpo sanoi että lapsivähennys voidaan nyt poistaa kun päivähoitomaksuja alennetaan on muistettava että siinä missä lapsivähennys koski näitä erittäin pienituloisia perheitä ja se oli kohdennettu suoraan sinne sen poistamisella te tavoittelette siis sitä että päivähoitomaksuja voidaan alentaa kun päivähoitomaksuja alennetaan niin se ei kohdistu koko tämän neljäänsataankahteenkymmeneenviiteentuhanteen perheen porukkaan vaan tosiasiallisesti vain noin sataankolmeentoistatuhanteen perheeseen joten kyllä tässä joku matematiikka nyt nyt kerta kaikkiaan klikkaa käytännössä näillä näillä perhevaikutuksilla voidaan sanoa tämä ei millään tavalla osu nyt yhteen eikä uppoa lisäksi se koskee vain niitä perheitä joilla on päivähoitoikäisiä lapsia tämä ei ole kohdistunut pienituloisiin

rouva puhemies lapsivähennyksestä ymmärtääkseni kaikki puolueet viime kaudella valtiovarainvaliokunnassa ja eduskunnassa olivat sitä mieltä että erityinen ongelmallinen lapsivähennys joka oli luotu tiettyyn tilanteeseen ja tarkoitukseen ei ollut järkevä ja tämä määräaikainen

olavi ala nissilä täällä on hehkuttanut se oli nimenomaan se keskeinen syy yhdeksänkymmentä luvulla arvoisa puhemies haluan vielä todeta että tämä lausunto oli merkittävä jonka kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja totesi hän totesi että tuloerot ovat hyvä asia tuloerot ovat hyvä asia arvoisa puhemies tässä on iso ero sdp haluaa tukea työllisyyttä pitämällä tuloerot kohtuullisina ja esimerkiksi miljoonaperintöjen verotukseen

puhemies tämä tuloerokeskustelu on syytä vielä vielä nostaa tässä esille ja käydä läpi kohtuulliset maltilliset tuloerot jotka yhdistetään mahdollisuuksien tasa arvoon ovat yhteiskunnan toiminnalle välttämättömiä liian suuret tuloerot eivät ole yhteiskunnalle hyväksi ne voivat rikkoa yhteiskuntarauhaa ja aiheuttaa aiheuttaa eriarvoisuutta ja sitä kehitystähän kukaan ei halua edistää mutta vielä haluan tehdä selväksi sen että tuloerot siinä kohtaa kun ne kannustavat ihmistä ponnistelemaan eteenpäin opiskelemaan kehittämään itseään hakeutumaan töihin

hyvästä ja siinä pitää olla tuloero ei voi olla niin että että kotona ollen yhteiskunnan tukien varassa saa saman rahan kuin töissä ollen eli eli kyllä työnteon pitää olla aina kannustavaa ja sen pitää näkyä myös niissä tuloissa ja siinä kohtaa tuloero on hyvä
arvoisa puhemies arvoisa puhemies tämän keskustelun johtopäätös on se että kokoomus haluaa edistää tuloeroja näin se vaan on sille me emme voi mitään olen siitä pahoillani mutta näin se on kokoomuksen mielestä ihan oikeasti sitä alepan kassaa kannustaa sitten hurjasti se että miljoonaperintöjen verotusta samaan aikaan kevennetään ja niin pois päin olen tästä hyvin pahoillani mutta näin se on mutta puhemies tähän loppuun haluan vielä koska uskon että ministeri kommentoi

kysymyksen näistä eläkkeensaajista nimittäin muistan kyllä hyvin kun tuossa budjettiriihen lähestyessä keskustan ryhmäpuheenjohtaja kaikkonenhan lupasi että tulee tehdä tällainen laajempikin ohjelma eläkeläisköyhyyden torjumiseksi pettymys oli suuri ohjelmaa ei näy indeksit leikataan ja samaan aikaan verotuksen ongelmia ei korjata kysyn myös tämän lupauksen perään missä oli kaikkonen budjettiriihessä

arvoisa puheenjohtaja ennen kuin siirryn kiittelyvaiheeseen totean että kun edustaja viitasta ja demareita kuuntelee niin minä voisin vastaavalla tavalla väittää että te ilmeisesti haluatte kiristää paremmin tienaavilta veroja tai leikata palkkoja niin paljon että kaikilla olisi samat tulot sekö teidän tavoitteenne on samalla logiikalla jos väärinymmärtämiseen lähdetään niin tätähän te tarkoititte haluatte siis kiristää veroja niin paljon että kaikki saavat saman verran käteen mutta hyvät hyvät edustajat kiitos tästä keskustelusta minä uskon että tästä saadaan aikaan hyvä verolakien käsittely eduskunnassa paljon hyviä näkökulmia voimallisesti puolustan sitä hallituksen työn linjaa joka meillä on veropolitiikassa kaikki tähtää siihen että työllisyys paranee ja talous kasvaa ja että ihmiset voivat elättää itseään ja lähimmäisiään työnteollaan tai sillä eläkkeellä jonka ovat työnteollaan ansainneet sitä kautta kun mahdollisimman moni on töissä meillä on varaa huolehtia meidän köyhistämme tämä on yksinkertaista mutta niin kaunista veropolitiikkaa kun tätä toteutetaan tämä veropolitiikka ei merkittävällä tavalla lisää tuloeroja väitän että se kaventaa niitä koska yhä useampi pääsee töihin ja se näkyy sitten aikanaan tilastoissa ne dynaamiset vaikutukset näin näin se menee muutamia kommentteja tai ehkä vielä tuosta isosta kuvasta verotuksen ennustettavuus on aivan kaikki kaikessa yrittämisen verotuksen näköala siitä että se on ennustettavaa kilpailukykyisellä tasolla se että meillä on nyt tällaista veropolitiikkaa myös yritysverotuksen suhteen ja omistamisen verotuksen suhteen johti siihen että nordea siirsi pääkonttoritoimintonsa suomeen aivan erinomainen uutinen ja osoitus siitä että suomessa tehdään järkevää hyvää veropolitiikkaa ei ole kyse pelkästään osinkoverotuksesta tai tai yritysverotuksesta kyse on molemmista sekä omistamisen että yrittämisen verotuksesta suomessa riskiä ja riskin ottoa työllistämiseen investointeihin verotetaan aivan liian ankarasti koska se työ on taas kerran se ykkösasia ei kateudella voi tehdä veropolitiikkaa muutamia vastauksia vielä eläkeläisten verotus suhteessa palkansaajien verotukseen ei juuri ole tämän hallituksen päätöksillä muuttunut se yksi päätös jonka me suuntasimme työtulovähennykseen jolloin me halusimme tukea kaikkein pienituloisimpia ottamaan työtä vastaan jotta he he saisivat enemmän jotta me voisimme huolehtia pienituloisista se on poikkeus muuten esimerkiksi tälle vuodelle eläkeläisten verotusta kevennettiin sadallakolmellakymmenelläseitsemällä miljoonalla eurolla me teemme todella hyvää veropolitiikkaa myöskin eläkeläisten osalta sitä on turha miksikään muuksi vääntää ja vielä edustajat juvonen ja elomaa kysyivät aivan oleellista kysymystä sairaanhoitajista ansiotasostaan he ovat palkkansa ansainneet enkä palkan tasoon sinänsä puutu siitä on omia esimerkkejä mutta sanon sen että me teemme sen mikä on meidän käsissämme laskemme näiden ihmisten tavallisten palkansaajien sairaanhoitajien poliisien lastentarhanopettajien palomiesten verotusta jotta heille jää enemmän käteen siitä kohtuullisen pienestä palkasta sen työn arvokkuuteen nähden se on meidän käsissämme sitä me teemme ja sitä me jatkamme
tähän keskusteluun palataan